arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annettua lakia esityksen myötä toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden jakamisen menettelyjä selvennetään ja täydennetään järjestelmän tiettyjä käytännön toimintoja lisäksi lakiin lisättäisiin euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan sisältämä mahdollisuus suomen kalastuskiintiöiden lisämäärien hyödyntämiseksi mielestäni tämä esitys on ajankohtainen ja olemme menossa oikeaan suuntaan jatkossa esityksen mukaan kaupallisessa kalastuksessa jokialueilta saadut itämerenlohet velvoitettaisiin merkitsemään samalla tavoin kuin merestä saadut lohet näin tehostettaisiin lohenkalastuksen valvontaa jokialueilta kaupallisessa kalastuksessa saatujen lohien merkintävelvoite totta kai lisää hieman viranomaisten ja kaupallisten kalastajien tehtäviä järjestely kuitenkin parantaa viranomaisten ja kalakaupan mahdollisuuksia valvoa että pyyntiin otetaan vain laillisesti pyydettyjä lohia mikäli esityksen keskeisenä tavoitteena on kaupallisen kalastuksen kannattavuuden ja toimintaedellytysten parantaminen tämä esitys on kannatettava

arvoisa puhemies lohikysymykset herättävät suuria tunteita siinä on kysymys yhtäältä ammattikalastajien asemasta ja oikeuksista

meillä on paljon myös virkistyskalastusta ja matkailuun liittyvää kalastusta jotka ovat isoja elinkeinokysymyksiä pohjoisessa merkitystä on sillä että joet pidettäisiin avoimina ja ja pienemmätkin purot virtaavat vedet pääsisivät kulkemaan niin että lohi pääsisi kutemaan ja lohesta voisi isompi osa suomalaisista nauttia toivonkin että tässä yhteydessä kiinnitettäisiin huomio myös lohen asemaan virkistyksen antajana ja mielihyvän tuottajana kaikille kansalaisille ja että tätä ei katsottaisi yksin ammattikalastajien kannalta vaan vähän laveammassa näkökulmassa kun lohiasioista puhutaan tämä liittyy tietysti konkreettisesti myös siihen millä tavalla turvataan kestävä lohikanta ja se ettei ylikalasteta lohta niin kuin ei muitakaan

arvoisa rouva puhemies itämeren lohikiintiöistä on puhuttu pitkään ja ja ne aina nousevat esille ja ja ovat aiheuttaneet myös aika kiivastakin keskustelua pidän erittäin myönteisenä sitä että seitsemään vuoteen parhaalla vahvimmalla tavalla nyt puututaan

huolehditaan kestävällä kalastuksella ja ja kukaan ei pääsisi tekemään tämän tyyppistä salakalastusta edustaja heinäluoma nosti esille erittäin tärkeän asian eli sen että kalat pääsevät nousemaan jokiin meillä suomessakin aika monet joet ovat edelleen valjastettuja voimaloilla ja niitä ei ole varustettu kalateillä minun mielestäni tässä olisi sellainen yhteinen tärkeä hanke jossa toivoisin kaikkien olevan mukana että kaikki joet jotka on voimaloilla valjastettu ennallistettaisiin kalateiden avulla vähintäänkin niin että lohet pääsisivät nousemaan eteenpäin meillä on hyviä esimerkkejä miten esimerkiksi lohikannat tulevat jo vantaanjokea pitkin esimerkiksi pitkälle pitkälle riihimäen seudulle asti ja monesta monesta muusta joesta myös eli kalatieasia on sellainen jota toivon että me pidämme entistä määrätietoisemmin esillä kyllä tässä varmasti olisi paikka jollain tavalla velvoittaa myös näitä voimalayhtiöi tä vastaamaan näiden kalateiden rakentamisista meillä on suomessa lukuisia erinomaisen hyviä esimerkkejä miten miten lohet on saatu nousemaan yllättävänkin jyrkkiä kalateitä

arvoisa puhemies kyse on tärkeästä asiasta ja kalapolitiikka totta kai puhuttaa aina ja on hyväkin niin juuri kun tuolla ympäristövaliokunnassakin käsittelemme tämän vuoden itämeren kalakiintiöitä jälleen nousi esiin se haaste mikä meillä on kansainvälisessä ympäristössä toimiessamme eli puolassa edelleen salakalastus ja väärin raportointi ovat suuri ongelma nyt vihdoin komissio on löytämässä siihen keinoja joilla se pystytään todentamaan ja siten myös asettamaan toivottavasti tulevaisuudessa sanktioita mitä tulee tähän meidän suomalaiseen ympäristöömme niin kuten tässä edeltävät puhujatkin totesivat nousuesteiden poistaminen on on erittäin tärkeää

kuulimme myös aiemmin aiemmin ympäristövaliokunnassa aiheesta ja yksi suuri este joka ei välttämättä tule niin paljon käsitellyksi on myös tierummut ja niiden tahatonkin väärin asentaminen se on asia johon varmasti kannattaa kiinnittää huomiota niin että ne samat tierummut joita sinne laitetaan joka tapauksessa tulevat joko korjatuiksi tai sitten tulevaisuudessa aina oikein asennetuksi niin että kalat pääsevät nousemaan sillä on hyvinkin pieniä puroja ja jokia joita pitkin kalat kalat nousevat

arvoisa rouva puhemies kalat herättävät aina suuria tunteita ja niin ne ovat herättäneet ympäristövaliokunnassakin sen seitsemän vuotta kun olen siellä mukana ollut tässä on tullut tämä puolan salakalastusasia ja niin kauan kuin olen valiokunnassa mukana ollut seitsemän vuotta kantaa ja nyt tuntuu olevan niin että viesti vihdoinkin lähtee oikeassa asennossa riittävän järeänä kohti komissiota ja siihen ollaan puuttumassa tässä on aikaisemmin puhuttu eri yhteyksissä esimerkiksi eu tuista sellaisille maille jotka eivät noudata eun yhteisiä sopimuksia nyt on lähdetty siitä vähän liikkeelle että tukea ei tule jos eivät yhteiset säännöt kiinnosta ja tässä suhteessa olisin yhtä ankara jos yhteinen kalastuspolitiikka ja säännöt ja rajoitukset eivät kiinnosta ei sitten tule tukea kalatiet mainittiin mainittiin meillä on kolmekymmentätuhatta nousuestettä niitä pitää purkaa ja sitten merien kunto ennuste huonoimmillaan on että vuonna kaksituhattaviisikymmentä merissä on enemmän muovia kuin kalaa se on aivan järkyttävää ja siihen vaaditaan kyllä yhteisiä ponnistuksia

arvoisa rouva puhemies tämän hallituksen toimesta on itse asiassa ensimmäistä kertaa myös taloudellisesti panostaa siihen miten voitaisiin vaelluskalakantoja elvyttää ja nostettiin se jopa kärkihankkeeksi saatiin kaksitoista miljoonaa sinne laitettua se on tietenkin aivan liian pieni summa kokonaisuudessa mutta se on alku ja toivon että sitä myös seuraavat eduskunnat sitten tukevat myös tulevaisuudessa tulokset ovat positiivisia monissa paikoissa missä on pystytty tekemään näitä ennallistamishankkeita on varmasti niin että sinne missä

ovat jo jääneet vanhanaikaisiksi pitäisi saada resursseja tällä hetkellähän siitä ei ota oikein kukaan vastuuta ja myös siihen on pyritty löytämään keinoja sitten mitä tulee laajemmin eurooppalaiseen kalastuspolitiikkaan täällä on viitattu tietenkin salakalastukseen on hyvä että myös tässä lakiesityksen pienessä muutoksessa siihen kiinnitetään huomiota että tiedetään mitä merestä otetaan ja kuinka paljon ja kaikki on merkittyä niin kuin kuuluu ollakin mutta kyllä suomi ruotsin kanssa aika vaikeassa asemassa on sen suhteen esimerkiksi viime vuonnahan kun ministeri leppä neuvotteli näistä asioista suomi taisi olla ruotsin kanssa ainoana joka äänesti kiintiöiden korottamista vastaan linjamme että me kannatamme icesin suosituksia vaikkapa lohen kalastuskiintiöistä on erittäin tärkeä jotta myös muualla euroopassa olisi olemassa kalaa jos lohi ei nouse tornionjokeen simojokeen niin eipä sitä jää kyllä sen jälkeen mihinkään muuallekaan täällä on puhuttu paljon erilaisista oikeuksista liittyen kalastukseen haluaisin nostaa itse esiin paikallisten oikeudet ja toivon kyllä että ne tulevat huomioiduksi esimerkiksi kalastuslain kymmenennessä pykälässä siinä ongelmassa mikä ylä lapin osalta jäi näiden ihmisten oikeuksia kun heikennettiin

liittyen siis viime kaudella voimaan tulleeseen lainsäädäntöön lisäksi on tietenkin niin että viime kaudella myös lähdettiin liikkeelle lohistrategian tekemisestä ja ministeriö sitten antoi myös asetuksen siihen liittyen liekö siitä johtuen ja myös kahdesta erittäin lämpimästä vuodesta merivirroista muista tekijöistä mutta tänä kuluneena kesänähän kalakanta tornionjoella on on ollut pienempi kuin aikaisempina vuosina siksi minun mielestäni olisi kyllä hyvä että asetusta tarkasteltaisiin niiltä osin kuin oli myös puhetta silloin kun asetus annettiin että kolmen vuoden kuluessa sitä tarkastellaan jos ne huippuvuodet ovat nyt monista syistä johtuen hieman taittuneet niin se asia täytyy ottaa vakavasti että meillä on elinvoimainen lohikanta olemassa meidän joissamme ja sitä kautta siitä hyötyvät myös eurooppalaiset muuten

arvoisa rouva puhemies minä olen hyvin ilahtunut siitä sävystä mikä täällä nyt on ollut kun keskustelemme tästä tärkeästä kalastusasiasta itsekin olen sellaisen virkistyskalastajan tytär ollut ihan pikkulikasta asti ja muistan kuinka hyvä ja mukava harrastus kalastus sinänsä on siksi pidin hyvin merkittävänä tässä aiemmin

myös tämä lohen asema virkistyksen virkistyksen antajana niin kuin taisi edustaja heinäluoma tuossa omassa puheenvuorossaan erittäin hyvin sanoa olen täsmälleen samaa mieltä minusta oli hyvin tärkeää myös se että täällä nousi esiin tämä kestävä lohikanta se on se on erittäin hyvä asia yhdyn kyllä myös siihen aiemmin edustaja kiurun tuomaan huoleen tästä merien kunnosta niiden puhtaudesta ja ylipäätään vesien puhtaudesta tänä päivänä siinä suhteessa kyllä olen ihan tyytyväinen hänen puheenvuorostaan hän jatkoi sitä kokoomuksen salolaisen lämmintä luontolinjaa mitä arvostan kovasti tässä salissa

tässä käytettiin hyviä puheenvuoroja myös itse korostan sitä että niiden täytyy olla kunnossa ja voisin sanoa sillä lailla leikillisesti että myös kalat tarvitsevat toimivan infrastruktuurin ympäristöönsä siksi on tärkeää että kiinnitämme tässä talossa myös näihin asioihin huomiota

arvoisa puhemies silloin kun puhumme maailman uhanalaisista lajeista helposti ajattelemme että puhumme sademetsien lajistosta ja muusta mutta emme useinkaan muista että myöskin itämeren piirissä on kalakantoja jotka ovat uhanalaisia on hyvin tärkeää että myöskin tästä näkökulmasta tällä hetkellä puhutaan

on joku määrä samoin kuin ruotsissa sellaisia pienvesivoimaloita joiden taloudellinen tuotto tai energiataloustuotto ei ei enää ole kovin suuri mutta jotka sitten olemassaolollaan estävät tätä kalojen nousua jokiin tästä pitäisi tehdä kunnollinen arviointi onko ostettavissa sellaisia vesivoimaoikeuksia jotka sitten toisella tavalla toteutettuina voisivat tuoda virkistystoimintaan ja luontomatkailuun aivan uusia näkökulmia mielestäni tuo ajatus jonka edustaja heinäluoma omassa puheenvuorossaan nosti esille että loppujen lopuksi jos vertaamme ihan taloudellistakin etua luontomatkailu virkistyskalastus nimenomaan pohjoisenkin pohjoisenkin joilla tuo sellaista hyötyä kansantaloudellista hyötyä joka voi olla moninkertainen siihen verrattuna että kala tuolla etelämpänä kalastetaan pois tätä pitäisi myös tarkastella kokonaisuutena

ja icesin suosituksen tulee aina olla

todettu kiintiöt eivät yksinään riitä meillä kestävistä kalakannoista huolehtimiseen vaan myös vaelluskalojen vaellusesteiden poistamiseksi pitää tehdä työtä väärin asennettujen siltarumpujen muutokset ovat itse asiassa mielestäni aika pieni ja helppo tapa jo pureutua tähän mutta myös tehottomat vesivoimalat tulisi ottaa tarkistuksen alle niitä purkamalla voitaisiin parantaa vaelluskalojen vaellusmahdollisuuksia eun yhteisen kalastuspolitiikan suurin haaste kun kiintiöitä pohditaan on tietysti salakalastus toivon että suomi jatkaa tässä tiukalla linjallaan ja vaatii tähän muutosta niitten muiden eu maiden kanssa jotka vastuullisesti kalapolitiikkaansa katsovat mitä tähän kyseiseen lakiesitykseen tulee tässähän siis ehdotetaan sitä että jos tieteellinen arvio näyttää siltä että kiintiötä ollaan merkittävästi nostamassa voidaan sallia kymmenen prosentin ylitys kiintiöön varsinkin lohen kohdalla tämä kyllä herättää huolta jos katsotaan tilastoja nousevista lohista niin ne vaihtelevat aika isosti kahden kolmen vuoden aikajänteellä tällöin yhden vuoden suositus saattaa olla aika vaarallinen tie sen takia on erittäin tärkeää

arvoisa puhemies euroopan unionin yhteinen kalastuspolitiikka on iso asia tietysti sitäkin silmällä pitäen että suomella on euroopan unionin puheenjohtajuus ensi vuoden heinäkuusta alkaen mutta arvoisa puhemies haluaisin nostaa esille tämän kansallisenkin näkökulman siitä että me olemme vastikään tässä maassa uudistaneet kalastuslakia ja se on on ollut pitkä prosessi sen tekeminen sen täytäntöönpano mutta nyt kuuluu viestejä siitä että nykyhallitus haluaa avata kalastuslain olen tästä huolissani siinä mielessä että tämän pandoran lippaan avaaminen on ongelma jos ja kun siinä puututaan esimerkiksi verkkokalastukseen lisäämällä neljän verkon lukumäärä kahdeksaan tämä on iso asia toivon että hallitus vielä näin loppukaudestakin aidosti pohtisi sitä kannattaako kalastuslakia avata ja mitä tämä tarkoittaa ylipäätään vapaa ajankalastajille ja mitä se tarkoittaa etenkin kestävälle kehitykselle ja kalakannoille

puhemies on ihan hyvä että asia nousi täällä esille meillä ei ainakaan ole tahtotilaa avata kalastuslakia tiedän että ministeri on laittanut tämän lain lausunnoille mutta mutta olemme käsitelleet asiaa ja todenneet että emme emme tässä vaiheessa tue lain avaamista

arvoisa rouva puhemies niin tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani jo toin esille itse asiassa niitä ongelmia jotka siihen kalastuslakiin ovat jääneet viime kaudella erityisesti ylä lapin paikallisten asukkaiden oikeuksien kannalta ja kyllä ministerille tältä osin on myös tullut aivan asiallisesti sitä ongelmaa ja huolta mikä siellä paikallisilla on ollut viedä myös asiana eteenpäin ja toivon että siihen saadaan ratkaisu me olemme perehtyneet ja tutkineet sitä kolme vuotta pystyisikö asian hoitamaan asetuksella ei pysty kun se on lain tasolle jäänyt joten siltä osin siihen pitäisi muutos saada ja mitä tulee tähän verkkoasiaan mihin edustaja skinnari viittasi niin tämä lienee enemmänkin uutisankka mihin pohjasitte tietonne tällaisesta esityksestä ei kyllä maa ja metsätalousministeri ole minkäänlaista lausuntoa laittanut liikkeelle

rouva puhemies oli hyvä että tämä kalastonhoitomaksuasia tuli esille olen itse maa ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtajan roolissa kolme kertaa neuvotellut hallituskumppaneiden kanssa tästä asiasta ja meidän sinisten kanta on varsin selvä ja selkeä me me emme tule tule hyväksymään sitä että kalastonhoitomaksu ulotetaan kuusikymmentäviisi vuotiaille koska meistä jokainen tietää sen että että mummot ja vaarit lastenlasten kanssa innokkaasti kalastavat tietysti he harrastavat itsekin kalastusta mutta siinä on hiljaista tiedonsiirtoa sitten niille jälkipolville se on äärimmäisen tärkeä asia monille muille ja jos ajatellaan kalastonhoitomaksua vain rahana niin meille se on enemmän periaatekysymys kuin rahakysymys jos ajatellaan että saatavilla rahoilla istutetaan kaloja ja hoidetaan kalakantoja niin minä kehotan kyllä kohdentamaan valvontaa valvontaa niihin kalastajiin jotka tarvitsevat sen maksun ja sitä kautta sitten saamaan näitä rahoja kalakantojen hoitoon mutta me emme halua avata

puhemies kalastuslaki pitäisi avata siltä osin kuin se koskee esimerkiksi pohjoisimpien kuntien paikallisten ihmisten oikeuksia jos ei kalastuslain kokonaisuudistuksesta tai laajemmasta uudistuksesta päästä yksimielisyyteen ainakin se pykälä pitäisi avata sillä sen ovat kaikki tunnustaneet että silloin kun se sai muotonsa eivät kansanedustajat eivätkä myöskään edunvalvojat olleet hereillä ja se oli puhtaasti tapaturma ja kun se sitä oli niin uskoisi että siltä osin yksimielisyys tästä tästä eduskunnasta voisi jo löytyä tämä verkkojen määrä ei välttämättä ole huono asia jos mahdollisuus verkottaa useammalla verkolla verkolla olisi käytössä lapissa monet järvet ovat alikalastettuja ja silloin verkkomäärän lisäys toimisi siinä että kalavesiä voidaan hoitaa paljon tehokkaammin sitten tässä lohikeskustelussa pitää muistaa myöskin se joki jolta lohi on viety kokonaan eli kemijoki lohipolitiikka itämerellä on pohjana sille että ajan oloon lohi voidaan palauttaa myöskin kemijokeen

arvoisa puhemies varmasti olemme yhtä mieltä siitä että tornion tilanne on erittäin haastava edustaja kulmunin kanssa erityisesti pohjoismaiden neuvostossa näemme laajemminkin miten isosta kokonaisuudesta oli grönlannissakin kysymys mutta arvoisa puhemies minä haluaisin korostaa sitä että kuitenkin tässä on loppujen lopuksi kysymys siitä kun puhumme kalastonhoitomaksusta että meidän pitää saada lisää erityisesti aktiivisia nuoria mukaan kalastukseen koska siten me pääsemme kehittämään sitä kokonaisuutta sitä kumulatiivista kalastonhoitomaksun merkitystä emmekä sitä että me välttämättä nostaisimme maksuja sille pienenevälle porukalle jokainen ymmärtää mutta toki on nyt hienoa jos te arvoisat hallituspuolueiden edustajat kuittaatte tässä sen että että te ette koske tähän verkkolukumäärään ettekä te koske kuusikymmentäviisi vuotiaiden asiaan eli tältä osin ilmeisesti sitten kysymys on uutisankasta

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on eun yhteisen kalastuspolitiikan kansallinen toimeenpano ja siihen liittyen maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö on todella keskeistä että me suomessa

puretaan vaelluskalojen vaellusesteitä että kalat pääsevät kutemaan nousevat kutemaan tässä yhteydessä haluan kiittää myös aktiivisia kansalaisjärjestöjä jotka ovat tehneet todella merkittävää työtä siinä että he ovat kunnostaneet vaelluskalojen jokia ovat lisänneet kutusoraikkoja ja ja puhdistaneet jokia tätä työtä pitäisi paljon enemmän tukea ja mitä tulee vaellusesteisiin niin niitä pitää määrätietoisesti purkaa täytyy sanoa edustaja kulmunille se että itse asiassa hallitus ei ole lisännyt kalatiestrategian määrärahoja juuri ollenkaan sillä hallitus ensi alkuun leikkasi ne perinteiset määrärahat joilla näitä kalatievelvoitteita on hoidettu ja sitten lisäsi leikkausten päälle kärkihankkeen nyt on tosi valitettavaa että tämän vuoden budjettiin ei tälle kärkihankkeellekaan ole rahoitusta joten kalatiestrategian eteenpäinviemisessä nyt tulee tauko mutta yksinomaan kalateiden rakentaminen ei riitä koska meillä on hyvin paljon sellaista pientä vesivoimaa joka on energiantuotannon kannalta merkityksetöntä mutta josta on kuitenkin haittaa kalojen elinvoimaisuudelle me tarvitsemme sellaisen ohjelman että ihan puretaan näitä vaellusesteitä kuten esimerkiksi helsingissä vanhankaupunginlahdella tämän

historialliseksi muistumaksi osa patoa mutta että kalat kuitenkin pääsisivät paremmin tästä nousemaan ja ja kutemaan vantaanjoen vesistössä tässä on käyty keskustelua myös kalastuslaista ja minä itse pidän todella vaarallisena sitä kun on on esitetty kaikenlaisia vaatimuksia lisäverkkojen määrästä ynnä muita meillä ei ole varaa tehdä sellaisia tuhoisia muutoksia kalastuslakiin joka viime kaudella säädettiin kalojen elinvoimaa suojelemaan
vielä yksi ehditään
arvoisa puhemies haluan kyllä kiittää kaikkia niitä edustajia jotka täällä ovat pitäneet puheenvuoroja meidän uhanalaisten tai vaarantuneiden vaelluskalakantojen puolesta tuntuu että suomessa aivan liian pitkään elettiin ajassa jossa me emme ymmärtäneet meidän luonnonvaraisten vaelluskalakantojen arvoa ja se on johtanut siihen tilanteeseen että me olemme menettäneet useita vaelluskalakantoja me olemme menettäneet kokonaisia lajeja meidän vesistöissä ja aivan liian moni laji on tällä hetkellä uhanalainen me pidämme hallussamme jonkunnäköistä kyseenalaista maailmanennätystä siinä miten me olemme tuhonneet ja pilanneet vaelluskalojen jokia ja tämä ei ole kyllä asia josta millään tavalla voi olla ylpeä sen takia olen iloinen tästä keskustelusta jota täällä käydään niin kuin edustaja karimäki totesi suomalaiset kyllä puolustavat kalakantoja ihmiset ympäri tätä maata tekevät valtavan määrän vapaaehtoistyötä ennallistaakseen kutualueita avatakseen vaellusesteitä mutta eiväthän sille vapaaehtoiset mitään voi kun muuri on vastassa muuri josta kala ei läpi pääse me tiedämme että meillä on ongelma meidän lupajärjestelmässä ja meidän lainsäädännössä meillä on satoja vaellusesteitä joihin on vaikea puuttua iso osa näistä on energiantuotannon kannalta täysin merkityksettömiä mutta siellähän ne ovat kun niille on kerran lupa saatu ja kun tämä lupa lupa on kerran energiayhtiölle tai voimayhtiölle annettu niin siihen on todella vaikea puuttua meidän on todella vaikea velvoittaa näitä energiayhtiöitä pitämään huolta kalakannoista ja rakentamaan sinne kalateitä tämän takia itse toivon että että kaikki nämä ryhmät jotka tässä nyt puhuvat vaelluskalojen puolesta uhanalaisten lajien puolesta olisivat myös mukana tukemassa vesilain muutosta niin että me voisimme lisätä velvoitteita voimayhtiöille joille nämä luvat on kerran annettu koska muuten meidän on todella vaikea meidän uhanalaisia lajeja pelastaa ja näitä vaarantuneita kantoja elvyttää ja olen täysin samaa mieltä edustaja karimäen kanssa siitä että meidän pitää katsoa

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kahdeksantoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa

lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön mietinnön yhdeksäntoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta